Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti reagoi Kongon demokraattisen tasavallan viimeaikaisiin tapahtumiin. Siellähän väkivalta on laajentumassa, ja niin tässä kuin muissakin kriiseissä eniten kärsivät naiset ja lapset. Tuhansia siviilejä on jo kuollut, rauhanturvaajia on kuollut, ja miljoonia ihmisiä on joutunut jättämään kotinsa.

Samaan aikaan kaikki pitää tehdä, jotta voitaisiin yhdessä edistää rauhaa, vakautta ja turvallisuutta. Tässä suhteessa viimeaikaiset Kampalan neuvottelut olivat erittäin rohkaisevia, ja meidän täytyy puolustaa näitä ihmisoikeuksien ajajia.